Muun maailman silmissä omakehuiset puheemme kunnianhimoisuudestamme näyttävät naurettavilta, kun emme ole pystyneet tekemään päätöstä edes ns. kuuman ilman peruuttamisesta päästöoikeuksissa. Ilmastopolitiikan on aika herätä unesta. Dan Jørgensen jo viittasi tuoreeseen maailmanpankin raporttiin, joka varoittaa, että olemme menossa kohti neljän asteen lämpenemistä, joka tarkoittaisi tällä vuosisadalla mm. merenpinnan nousua jopa metrillä, kuivien seutujen muuttumista yhä kuivemmiksi, sateisten yhä sateisemmiksi, suunnatonta kärsimystä sadoille miljoonille ja miljardeille ihmisille. On itsepetosta väittää 20 prosentin vähennystavoitettamme kunnianhimoiseksi, kun jo viime vuonna olimme 17,5 prosentin vähennyksessä. On inhimillinen ja globaali velvollisuutemme, aivan kuten Corinne Lepage totesi, mutta myös oma etumme tiukentaa päästötavoitetta ainakin 30 prosentin vähennykseen ja samalla rohkaista muutakin maailmaa astumaan eteenpäin. Me toistamme toistamistamme sitä, että lämpeneminen pitää rajoittaa alle kahden asteen, vaikka hyvin tiedämme, että nykyiset päästötavoitteemme eivät vastaa tätä ilmastotavoitetta. On korkea aika siihen, että myös päästörajoitustavoitteissamme siirrymme tekoihin, jotka vastaavat maapallon lämpenemisen rajoittamista kahteen asteeseen.